kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja niemi

arvoisa puhemies ravintoloiden sulkemista käsitellessään sekä talousvaliokunta että perustuslakivaliokunta edellyttivät että poikkeusolojen takia suljettaville ravintoloille korvattaisiin tulonmenetykset mutta mitä teki hallitus jakoi tukirahoja miljoonia euroja business finlandin kautta käytettäväksi kehityshankkeisiin käytännössä tämä tarkoitti sitä että rahoista suuri osa päätyi erilaisille konsulttiyrityksille ja muille sellaisille tahoille joiden liiketoiminta ei välttämättä kärsinyt koronavirusepidemian takia kysynkin ministeri lintilältä miksi tuet päätettiin jakaa business finlandin kautta ja mistä johtuu että tuen saamisen edellytykseksi ei asetettu sitä että yrityksen liiketoiminta olisi konkreettisesti heikentynyt koronavirusepidemian seurauksena

arvoisa puhemies kuten

nopeasti tulleet koronakriisin suhteen kuukausi sitten tehtiin hallituksessa päätös että käytetään rahanjakotapoina niitä kahta elementtiä jotka meillä oli jo olemassa eli ely keskuksia ja niitten kautta ruvettiin rahoitusta laittamaan sitten samaan aikaan pitää muistaa molemmilla on voimassa oleva lainsäädäntö me emme voi edellyttää esittelevien virkamiehien toimivan vastoin vallitsevaa lainsäädäntöä me pystymme muuttamaan lakeja ja se vaatii oman aikansa sen vuoksi olemme tuomassa asetusta siitä että me pystymme näissä molemmissa lieventämään niitä kriteereitä joilla tähän mennessä avustuksia on

etukäteen on jo tiedossa että ainakin lähes kaikki kysymykset liittyvät tähän koronakriisiin tavalla tai toisella eli pyytäkää näitä lisäkysymyksiä

tukien konsulteille kohdentumisen lisäksi ongelmaksi on osoittautunut myös se että tukia on jaettu pöytälaatikkoyrityksille sekä sellaisille yrityksille jotka eivät ole toimittaneet tilinpäätöstietojaan kaupparekisteriin vuosikausiin julkisuuteen on kuulunut tietoja myös konsulteista jotka tehtailevat maksua vastaan toisten yrittäjien lukuun tukihakemuksia jotka ovat kaikki menneet läpi kysynkin ministeri lintilältä millä tavalla olette varmistaneet ettei tukia makseta yrityksille joilla ei ole todellista liiketoimintaa tai luonteeltaan näennäisiin kehityshankkeisiin

arvoisa herra puhemies luotan siihen että sitä tarkastusta mutta sen lisäksi olen ilmoittanut että myös elinkeinoministeriön sisäinen tutkinta tekee tarkastuksia business finlandin rahoitukseen tuntuu jotenkin sille että jotkut yritykset kuvittelevat että sitä rahaa voi vain hakea ja jos sen saa niin hyvä niin ei se niin ole koska esimerkiksi business finland tilittää siitä ensinnä seitsemänkymmentä prosenttia sen jälkeen katsotaan miten hanke on edennyt katsotaan ne tositteet katsotaan että se raha on liikkunut siellä ja jos ei ole se raha otetaan pois tulee palauttamisvelvollisuus jos on projekti hanke jossa ei ole mitään käytetty kaikki palautetaan business finlandille minusta oli aika irvokasta että näin jossain jutun että merkittävässä yrityksessä johtaja ilmoitti että no me voimme lahjoittaa sen vaikka hyväntekeväisyyteen ei voi hän palauttaa sen business

sananlaskun mukaan se ei ole tyhmä joka pyytää vaan se joka maksaa sadantuhannen euron arvoisia lahjoituksia veronmaksajien rahaa on pyydetty ja joku on ne maksanut ihan ennennäkemättömällä kevytmielisyydellä te arvoisa hallitus ette tietenkään ota vastuuta eivätkä virkamiehet ota vastuuta saako heitä kriisiaikana edes arvostella onko tässä maassa enää hallitusta kun kukaan ei kuulemma ole vastuussa nyt on tilanne samanaikaisesti duunarit ovat lomautettuna ja pienyrittäjät kärsivät asiakaskadosta ja mitä tekee hallitus jakaa miljonäärien yrityksille lisää rahaa siellä on miljonäärejä miljonäärejä jotka saavat lisää rahaa business finlandin kautta te lahjoititte koronakriisin varjolla sadantonnin tukia ihan typerin perustein suuri osa meni yrityksille jotka omistavat erittäin paljon takana on erittäin varakkaita ihmisiä kertokaa onko tämä hallitus kaikkien aikojen oikeistolaisin vai onko se yksinkertaisesti näin huono

arvoisa herra puhemies ensinnäkin edustaja tavio me emme ole myöntäneet kenellekään hallitus ei ole myöntänyt kenellekään myöntäjänä on joko business finland tai ely no sitten jos mennään mennään eteenpäin sanoitte että satojatuhansia myönnetään kaikille siellä suurin osa yli neljätuhatta myönnetyistä kuudestatuhannesta on alle kymmenentuhannen euron eli kyllä suurin osa kohdistuu nimenomaan siellä vaikeimmassa asemassa

olen täsmälleen samaa mieltä edustaja tavion kanssa että ehkä yrittäjienkin tulisi pikkasen miettiä mitä nyt tehdä siellä on jono yrittäjiä jotka ovat totaalisessa kriisissä he ovat aivan viimeisillä senteillä onko ihan fiksua laittaa vähän niin kuin onki veteen että jos sattuisi että saisin sieltä rahaa minä pikkasen kuulutan nyt myös yrittäjien moraalin perään tässä asiassa
arvoisa herra puhemies hallitus on hankalassa raossa yhtäältä vaaditaan nopeita toimia koska monessa pk yrityksessä hätä on akuutti mutta toisaalta valtavan hakemusmäärän pikakäsittely johtaa sekä kriteerien että valvonnan leväperäisyyteen ikävä kyllä on elämän tosiasia että aina kun jaossa on heikosti valvottua julkista rahaa niin jonossa on käsi pitkällä myös häikäilemättömiä tyyppejä tämä on nähty niin yritystuissa kuin suojavarustehankinnoissa ja myös eilen julki tulleessa turvapaikkahuijauksessa kuten edustaja tavio sanoi tyhmä ei ole se joka pyytää vaan se joka uskoo satuja ja tarinoita kyse ei ole kuitenkaan vain rahasta ja sen riittävyydestä vaan siitä onko suomi kansalaisten silmissä kleptokratia jossa röyhkeimmät kuppaavat julkista rahaa taskuihinsa miten hallitus aikoo turvata sen että tukipäätökset ovat jatkossa riittävän nopeita ja kohdistuvat oikeudenmukaisesti eli koronan vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille

niin kuin kaikki hyvin tietävät olemme äärettömän nopeasti laittaneet tämän liikkeelle ja on selvä että se lainsäädäntö joka on olemassa ei vastaa tätä tilannetta joka tänä päivänä on meidän täytyy tämäkin myös ymmärtää ja sen takia haluan tuoda asetuksen jolla pystytään lieventämään sitä pystymme paremmin kohdentamaan sitten toisaalta meillä on noin neljäkymmentätuhatta hakemusta tällä hetkellä business finlandin ja elyn puolella täysin poikkeuksellinen tilanne siis ratkaisuvauhti on kymmenen viiva kaksikymmentä kertainen voisiko sanoa normaaliin elämään verrattuna eli kyllä minä haluan tässä vaiheessa jo kiittää niitä jotka siellä tekevät arkea pyhää töitä ja he pyrkivät tekemään sen parhaan mahdollisen kykynsä mukaan mutta on selvä että siellä tulee varmasti myös tulkintavirheitä ja sen takia meillä molemmilla on oma jälkikäteistarkastus meiltä on temistä valvonta päällä ja myös valtiontalouden tarkastusvirasto on ilmoittanut että he tarkkailevat tätä

puhemies tässä viestejä yrittäjiltä olemme epätoivoisia yritimme hakea tukea business finlandista ja ely keskuksesta hakemuksemme on hylätty olimme kuulemma vaikeuksissa jo ennen kriisiä kirjeessä luki mutta meillä ei ole maksuhäiriötä eikä verorästejä ja tänäkin vuonna tuloksen piti olla taas plussalla ja liikevaihtokin on kasvanut samalla luemme lehdistä kuinka jättitukia on jaettu konkurssikypsille ja nollaliikevaihtoa tehneille yrityksille miten tämä kaikki on mahdollista ja näitä viestejä saamme kaikki kysynkin teiltä ministeri lintilä miksi hallitus ei päättänyt tuen ehtoja heti niin että apu menisi juuri koronakriisistä eniten kärsiville kokoomus muun muassa esitti alkuvuoden alvien palauttamista yrittäjille valitettavasti näillä hallituksen nykyisillä toimilla luvunlaskenta on alkanut monelle yrittäjälle viimeistä

arvoisa herra puhemies se että yrityksellä ei ei ole ollut edellisenä vuonna tuloja voi kertoa esimerkiksi startup yrityksen tilanteesta siellä on hyvin erilaisia ja sitten voin jo tässä vaiheessa sanoa että kuten kaikki täällä tietävät ministerit eivät ota kantaa yksittäistapauksiin ei sosiaalipuolella ei yrityspuolella kyllä meidän lähtökohta on se että ne yritykset jotka ovat olleet terveellä pohjalla ennen koronakriisiä pyritään pelastamaan mutta tämä tilanne vaikeutuu koko ajan totta kai meillä tulee tulkintoja meillä on varmasti erilaisia tilanteita joita me joudumme arvioimaan esimerkiksi onko leasingmaksujen huomioiminen siellä otettu oikealla tavalla huomioon tämä on hyvin merkittävä joka tulee käydä läpi meillä on erilaisia ryhmiä jotka ovat vähän niin kuin väliinputoajia me käymme näitä koko ajan läpi onko elyn puolella onko business finlandin puolella mutta edelleen valtavalla pyörremyrskyllä tähän

puhemies kokoomus julkaisi jo maaliskuussa kattavan kriisipaketin suomalaisten yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi ehdotimme muun muassa alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen ja ennakkoverojen palauttamista yrityksille sekä työnantajamaksun määräaikaista poistamista niiltä yrityksiltä jotka pitävät kiinni työntekijöistään

arvoisa herra puhemies kyllä hallituksen työpöydällä on kaikki mahdolliset tavat tällä hetkellä mutta korostan ja toistan minkä takia on näillä lähdetty

olivat nopeimmat voin vain kuvitella mikä keskustelu tässä salissa käytäisiin jos me emme olisi lähteneet meidän nopeimmilla rahoituskanavilla liikkeelle edelleen muistutan että suuri osa siitä tuesta on kohdistunut niihin pieniin yrittäjiin yksinyrittäjiin ja sitä kautta äärettömän tärkeisiin kohtiin mutta tämä ei ole tietenkään täydellinen totta kai meidän pitää tätä parantaa huomenna meillä on seuraava hallituksen neuvottelu yritystuista ja haetaan varmasti

herra puhemies te arvoisa hallitus ja hyvät ministerit olette tehneet siis tietoisesti nämä valinnat koronayritystukien jakamiseksi eduskunta keskusteli näistä ja me kokoomuksesta nostimme esille sen huolen että valitut mallit ovat teidän toteuttamallanne tavalla jäykkiä totesimme jo silloin että tukien vaatimukset menevät vääriin paikkoihin myös yrittäjät kritisoivat hakukriteerejä älyttömyyksistä ja kohtuuttomuuksista joissa vaadittiin uudelleensuuntaamista laajempia kehittämistarpeita ja alihankintaverkostojen kehittämistä ja sitten poissulkevana ehtona avustusta ei voida myöntää yrityksen tavanomaiseen toimintaan te arvoisa elinkeinoministeri lintilä vastasitte eduskunnassa toinen neljättä että business finland tulkitkoon laveasti mitä tällä tarkoititte eihän meidän järjestelmässä niin voida toimia eikä business finland toiminutkaan vaan teki itse asiassa niin kuin te määräsitte ja niin kuin laki määräsi

puhemies ihan mielenkiintoista olisi kyllä kuulla miten kokoomuksen nuo esitykset olisi teknisesti hoidettu nyt pitää mieltää se että niin kuin sanoin meillä on neljäkymmentätuhatta hakemusta tällä hetkellä ne kaikki käsittelee ihminen eli me tarvitsemme sen tietyn resurssin siihen kun sanoin että laveasti laveasti tulkitsee niin sen lain puitteissa joka on olemassa enhän minä eikä myöskään edustaja voi mennä sanomaan valmistelijoille että tehkää se reilummin älkää välittäkö siitä laista joka on olemassa ei koska sittenhän me yllyttäisimme heidät virkarikokseen siinä kyllä meidän täytyy sitä lakia kunnioittaa on eri asia jos lähdetään tekemään kokonaan uusi laki mutta muistutan edelleen näitten päätehtävä aina kehittämisen rahoittaminen

puhemies ministeri lintilä puhutte mikä olisi kokoomuksen menettelytapa tekniseen toteutukseen me olemme ehdottaneet toteuttamistapaa ja se olisi se että alkuvuonna maksetut arvonlisäverot palautettaisiin esimerkiksi pankkien avustuksella silloin ei olisi myöskään samankaltaista tietoturvaongelmaa kuin jossain muussa menettelyssä pankit myöskin tuntevat asiakkaansa jolloin olisi aika loogista toimia tällä tavoin että pankit ikään kuin ennalta maksaisivat nämä ja sitten saisivat valtiolta sen rahan myöhemmin arvoisa puhemies vielä nostan esiin ravintola ja majoitusalan koska sehän oli nimenomaan talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan mietinnöissä että tähän sulkemiseen lähdetään vain sillä ehdolla että niitä tuetaan kuitenkin nyt kun katsotaan business finlandin antamia avustuksia niin ne loistavat poissaolollaan ravintola ja majoitusala ei ole niitä saanut eikö olisi loogista nyt jos menemme tähän arvonlisäveron palautukseen että se aloitettaisiin nimenomaan ravintola ja majoitusalan

arvoisa herra puhemies siis periaatteessa pidän kyllä tavasta alvn palauttaminen ja ennakkoverojen palauttaminen on verovelkaa sitten mutta sitten pitää muistaa yksi asia se kohdistuu taas kaikkiin ei kannata sitten sen jälkeen jos tässä lähdetään liikkeelle tulla sanomaan että nyt osui väärään kohtaan tämä me tulemme näkemään taas uudet otsikot valitettavasti mitä tapahtuu sitten tuolla mara puolella niin niin kuten sanoin meillä on huomenna neuvottelut ja varmaan tullaan käymään myös tämän puolen kompensaatioita

puhemies on selvää että maailmanlaajuiset kriisit lisäävät velanottoa kaikkialla maailmassa suomen omakin velanotto on todennäköisesti noin viidentoista viiva kahdenkymmenen miljardin euron kuitenkin euroalueella tämän kriisin varjolla pyritään lisäämään myöskin yhteisvastuuta veloista ja luomaan myöskin uusia työttömyysvakuutusrahaston kaltaisia esityksiä jotka eivät kuulu sisällöltään eun toimivaltaan ja ovat kyllä hyvin ongelmallisia kansallisen budjettisuvereniteetin

esiintyneet arvoisa valtiovarainministeri eikö suomen omissa veloissa ole tarpeeksi maksamista kannattaako lähteä takaamaan muitten maitten velkoja ja mikä on suomen velkojen kokonaisvastuu tällä hetkellä eussa
arvoisa puhemies koko eurooppa ja koko maailma ovat erittäin vaikeassa tilanteessa koronaviruksen seurauksena ja on aivan selvää että myös eurooppalaisissa pöydissä on syytä keskustella siitä kuinka tästä päästään pois ja ulos silloin tietenkin kysymys on myös niistä taloudellisista vaihtoehdoista että mitä jokainen maa voi tehdä tälle hallitukselle on tärkeää että me pidämme huolta euroalueen vakaudesta ja tälle hallitukselle on tärkeää että jokaisella maalla on myös oma vastuu talouspolitiikasta jos puhutaan niistä asioista joita nyt edistetään vaikkapa työllisyysrahaston tai eurooppalaisen vakausmekanismin kautta niin totta kai aina rakentava osa niissä pöydissä mutta meidän perustuslakimme ja eduskunnan budjettisuvereniteetti vaativat sitä että aina sille mihin lähdetään mukaan täytyy olla tarkkarajaisuus ja tarkkamääräisyys vaikkapa ne työllisyysrahastosta tulevat takausvastuut liikkuvat tällä hetkellä sadoissa miljoonissa mikä meidän kansallisiin vastuisiimme verrattuna suhteutettuna miljardeihin pienempi

varmasti jossain vaiheessa saavat kohdennettua avustusta kun on suljettu ja toivonkin että se on tarpeeksi iso niin onko suunniteltu jotain matkatoimistoille koska rajat on pantu kiinni ja ja heidän heidän

puhemies muistelisin että jossain vaiheessa tämän koronakriisin alussa varoittelin siitä että mitään tiettyä alaa ei nostettaisi muitten yläpuolelle koska kyllä tämä kertaantuminen valitettavasti tulee mehän lähdimme liikkeelle siitä matkailupuoli tulee kärsimään lujaa sen jälkeen tehtiin omia päätöksiä jotka vaikuttivat ravintolapuoleen johon eduskunta on laittanut kirjaukset mutta valitettavasti tänä päivänä on helpompi löytää niitä sektoreita joihin tämä ei vaikuta kuin niitä joihin tämä vaikuttaa eli haluaisin ja pyrin siihen että kun haetaan ja rakennetaan malleja ne mallit ovat sellaisia että ne voidaan monistaa eri sektoreille on itse asiassa aika yllättävää kuinka laajasti ja kuinka erilaisiin sektoreihin tämä tulee taloudellisesti vaikuttamaan ja oma käsitykseni on että tämä tulee vaikuttamaan valitettavan

herra puhemies te siirrätte hallituksessa vastuuta jatkuvasti muualle ja epäonnistutte isojen tärkeiden kokonaisuuksien kohdalla suomeen ulkomailta lentokoneella palaavien kohdalla tyrittiin heti alkuun epidemia alueilta lennätettiin vielä parin viikon ajan tuhansia matkustajia eri puolille suomea tartuttamaan muita

arvoisa puhemies on aivan selvää että kun suomi on tällaisen kriisin keskellä niin totta kai varmasti virheitäkin sattuu ja ne kannattaa myös ihan avoimesti tunnustaa ja myöntää ja kannattaa tehdä asiat paremmin meillä ei ole ollut mekanismia eihän kukaan ole ikinä kohdannut tämänkaltaista koronavirusta muistutan että oppositio esimerkiksi vaati vielä enemmän suoria yritystukia ja me olemme kyllä laittaneet kaiken rahan liikkeelle nopeasti saaneet suuri kuva on se että tuhannet yritykset ovat todella vaikeassa tilanteessa ja suuri osa näistä rahoista on mennyt kyllä aivan oikeaan osoitteeseen auttamaan niitä pieniä yrityksiä ettei konkurssiaaltoa nähdä eikä tämä tilanne ole edelleenkään vielä ohi me tarvitsemme edelleenkin toimia ja hallituksen täytyy totta kai toimia aina paremmin on niin että eihän suomikaan ollut varautunut tämänkaltaiseen kriisiin joten tästä on varmasti paljon opittavaa myös tuleville vuosikymmenille että tämän maan omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat varmasti hyvällä tasolla

arvoisa puhemies näin oppositiosta täytyy huomauttaa mitä tulee näihin business finlandin jakamiin rahoihin että business finland on vain työkalu te arvoisa hallitus määrittelette ne säännöt millä ja minkä takia rahaa jaetaan

finlandin jakamaan rahaan mitä tulee tähän kokoomuksen esittämään arvonlisäverojen palautukseen tai yhteisöveron ennakoiden palautukseen niin ne eivät ole lainaa sitä voidaan säädellä myöhemmin missä määrin yritykselle annetaan anteeksi ja missä määrin yritykseltä pyydetään sitä rahaa takaisin se olisi estänyt tämänkaltaisen sirkuksen

tuttuja toimintamalleja joita tiloilla on ei voida nyt välttämättä tänä keväänä ainakaan tässä varhaiskeväällä noudattaa koska työntekijöitä ei vain yksinkertaisesti saa hallitus on toiminut erittäin aktiivisesti ja teemme koko ajan vuoropuhelua niiden maiden kanssa mistä näitä kausityöntekijöitä suomeen on tullut erityisesti ukraina on yksi niitä merkittäviä mutta silloin kun maailmalla joka puolella rajat ovat kiinni ne ovat kiinni myös ukrainassa

arvoisa puhemies tämä koronapandemia iskee todella kovalla kädellä on tärkeää että heitä ei jätetä yksin tässä tilanteessa mutta eihän monia esimerkkejä mitä viime päivinä julkisuudessa on nähty maalaisjärjellä voi voi ymmärtää ja sen takia on hyvä että ministeri on ilmoittanut käynnistävänsä nämä selvitykset ja on myöskin ilmoittanut että nyt näitä kriteerejä tullaan korjaamaan me annamme täyden täyden tuen tälle työlle arvoisa puhemies kun nyt täällä tarjotaan tätä arvonlisäveron palautusta alkuvuodelta tämmöisenä ikään kuin taikakeinona niin täytyy muistaa että ei mikään tukimuoto ole semmoinen joka kohdistuisi täydellisesti esimerkiksi näistä alkuvuonna maksetuista arvonlisäveroista matkailu ja ravintola ala joka on kärsinyt pahiten edustaa vain yhtä prosenttia kun rakentaminen joka ei ole suinkaan kärsinyt niin paljon edustaa kymmentä prosenttia oletteko te tämän nyt kokoomus loppuun asti miettineet tukkukauppa on toinen monista semmoisista aloista jotka eivät ole kärsineet arvoisa puhemies kysyn ministeri lintilältä valtiovarainvaliokunta on tänään antanut lausunnon että niiden kriteerien pitää olla työllisyys ja pandemiasta kärsineet yritykset

arvoisa herra puhemies ennen kuin vastaan edustaja lindtmanin kysymykseen niin minun on pakko nyt kommentoida edustaja eestilän kysymystä direktiivi ei mahdollista alvien anteeksiantamista eli se ei ole meillä kansallisesti säädettävissä ja ennakot voidaan nyt jo hakea eli tämmöinen pieni korjaus nyt siihen kokoomuksen malliin no sitten edustaja lindtman tämä on erittäin hyvä mielestäni tämän pitää olla se tavoite koko ajan pitää pitää kirkkaana mistä me olemme huolissamme me olemme huolissamme siitä suomalaisesta yrittäjästä joka on joutunut tähän kriisiin ja ja sen suomalaisen yrittäjän luomista työpaikoista me olemme yrittäjästä ja työpaikoista huolissamme se voidaanko sitä kirjoittaa asetukseen on eri mutta sen yleishengen täytyy olla tämä

arvoisa puhemies koronaviruksen taltuttamiseksi tartuntaa epäilevän tai sille altistuneen henkilön on päästävä testiin keskusta on esittänyt jo pitkään testauksen tuntuvaa lisäämistä ministeri kiuru te olette todennut jo kaksi viikkoa sitten että testauskapasiteetti nostetaan kymmeneentuhanteen testiin päivässä parhaimmillaan on päästy noin kolmeentuhanteen testiin totesitte myös että yksityisten toimijoiden ja ulkomaisten laboratorioiden kapasiteettia hyödynnetään tavoitteen saavuttamiseksi näin ei ole kuitenkaan tapahtunut pääministeri marin kertoi eilen että suomen linjana on nyt testaa jäljitä eristä hoida miten te ministeri kiuru vastuullisena ministerinä nyt konkreettisesti nostatte testien määrää riittävän suureksi jotta tämä linja toteutuu miten yksityisiä toimijoita ja tutkimuslaitoksia hyödynnetään testauksen lisäämisessä

arvoisa puhemies suomessa on testattu näytettä tähän mennessä ja juuri niin kuin äsken todistitte vahvasti myöskin lähdemme nykyisin voimassa olevassa testausstrategiassamme siitä että me tähtäämme siihen kymmeneentuhanteen näytteeseen tällä hetkellä me voimme testata jo yli viisituhatta näytettä päivässä te viittasitte siihen että siihen ei joka päivä päästä ja olen nimenomaan todennut että on ikävää että jos kapasiteetti jo tällä hetkellä on näin korkea miksi sitä joka päivä ei käytetä

meillä on vähemmän sairaalahoidossa olevia potilaita ja vähemmän tehohoidossa olevia potilaita mutta tietysti hankaluus kentällä tällä hetkellä on se että kun flunssakausi alkaa olla ohi ihmisillä on tietenkin myös vähemmän oireita tuolla kentällä ja sitä kautta ihmiset eivät myöskään ole hakeutuneet samalla tavalla hoitoon kuin vielä aikaisemmin me jatkamme testauskapasiteetin

arvoisa puhemies arvoisa ministeri kiuru tähän testausten määrään on pakko ottaa kantaa nimittäin te jo kahdeskymmenes kolmatta sanoitte että pystymme testaamaan kaksituhattakolmesataa testiä vuorokaudessa pian tämän jälkeen puhuitte jo tai viidestätuhannesta testistä ja nyt te olette puhuneet kymmenestätuhannesta hyvin pitkään yhdessä pekosen kanssa yhtään kertaa te ette ole keskiarvon mukaan päässeet kahteentuhanteen kun pitkällä juoksulla nämä lasketaan yhteen nyt kysynkin missä se ministerin käsky kuuluu siellä miksi näitä testejä ei tehdä vaikka kapasiteetti on on ollut pitkään käytettävissä olen huolissani siitä että kun on valittu tämä hybridimalli jossa rajoituksia puretaan ja on luvattu samaan aikaan että testauksia lisätään ja jäljitetään näitä sairauksia miten tämä etenee nyt olen huolissani siitä että kun rajoituksia puretaan esimerkiksi sen osalta että oppilaat menevät kouluun niin eikö ole uhkana että se tauti lähtee uudelleen leviämään jos testausten määrä ja jäljittäminen eivät ole ajan tasalla

joitakin epätarkkuuksia tuossa oli mutta lähden nyt siitä suuresta kuvasta meidän pitää saada tätä testikapasiteettia ylös silloin kun tähän lähdettiin lähdettiin siitä että meillä ei ollut minkäänlaista nyt testi on rakennettu ja se on käytössä se pcr testi jota nykyään suomessa käytetään on siis dna pohjainen testi mikä tarkoittaa sitä että ihmisellä pitäisi olla oireita jotta kannattaisi testata koska oireeton ihminen hyvin todennäköisesti ei tulisi tässä testissä saamaan positiivista tulosta silloin pitäisi lähes joka päivä testata taas niitä oireettomia ihmisiä me haluamme ruveta vasta ainetestein testaamaan se on yleinen eurooppalainen trendi kun osuu kohdallensa me haemme tällä hetkellä kiivaasti sitä millä tavalla saataisiin käyttöön sellaisia vasta ainetestejä että hyvin laajamittaisesti saataisiin myös tällainen toisenlainen testi käyttöön tämä on eduskunnan yhteinen asia täällä ei ole hallitusta täällä ei ole että ihmiset pääsisivät testiin ja saisivat tuloksen ja sen pohjalta hoidettaisiin tätä me juuri teemme jotta kentällä saataisiin tämä sekä julkisen että yksityisen

arvoisa puhemies vaikka valmiuslaki on käytössä ja se antaa mahdollisuuden kiireettömästä hoidosta hoitotakuun muodossa poikkeamiseen se ei silti tarkoita sitä että ihmisen terveys voitaisiin vaarantaa tältä osin nykyinen lainsäädäntö sitoo toimijoita näin ollen tilanne ei ole se että ihmiset eivät olisi oikeutettuja näihin palveluihin silloin kun tarve on aidosti kova eli edes koronakriisin ja

puhemies ensin ministeri lintilälle kun totesitte että tämä alvien palautus menisi mahdollisesti eu sääntöjä vastaan voin vakuuttaa että myös tämä tuen tuen jakaminen nytten vähän jokaiseen osoitteeseen menee normaalioloissa eu sääntöjä vastaan nyt ei olla normaalioloissa toinen asia edustaja lindtman sanoi että että tämä alvien palautus ikään kuin menisi kaikille meidän logiikkammehan ei nimenomaan ole se että ne rahat palautetaan kaikille ensinnäkin se tehtäisiin vain hakemuksesta ja toisekseen koska se olisi aluksi verovelkaa se jo lähtökohtaisesti pienentäisi sitä vastuuta jolloin siinäkin voitaisiin käyttää tarveharkintaa

ei ole tarpeeksi kuka kantaa vastuun siitä että suojavarusteita on kenen puoleen yritykset jotka haluavat esimerkiksi näitä suojavarusteita maailmalta tuoda tai täällä itse tehdä voivat hallituksessa kääntyä

arvoisa puhemies tämä suojavarusteiden kulutus on suomessa tällä hetkellä erittäin kovaa ja näitä varastoja on saatava täydennettyä nyt läpi tämän epidemian niin siellä kentällä kuin myöskin huoltovarmuuskeskuksessa edustaja lepomäki kysyi tuossa kysymyksessään mihin näitä suojavarusteita voidaan kaupitella ja huoltovarmuuskeskus josta työ ja elinkeinoministeriö vastaa on se taho joka sitten valtakunnallisesti näitä keskitetysti tällä hetkellä hankkii mutta edelleen meidän normaalien hankintakanavien kautta sairaanhoitopiirit kunnat ja yksityiset toimijat voivat hankkia näitä suojavarusteita kuten hankkivat myöskin normaalioloissa

puhemies kansalaisten oikeustajuun ei mahdu että yritystukia on jaettu suuriakin summia yrityksille jotka eivät ole pelastamisen tarpeessa tai jopa perussuomalaisten kansanedustajille perussuomalaiset paheksuivat äsken täällä niitä yrittäjiä jotka eivät ole edes jättäneet tilinpäätöksiä kun kysytte moraalin perään on kuin kysyisitte itseltänne samaan aikaan kaikkein pienituloisimmat toimeentulotuen hakijat jännittävät minimitukiaan ja heiltä syynätään jokainen euro on myös herättänyt ihmetystä miten valtion omistaman posti oyjn johtajalla on aikaa toimia konsulttiyrityksen johdossa ja hakea business finlandin koronatukea samaan aikaan kun posti group suunnittelee mahdollisia lomautuksia kriisiajan yritystukien tulisi kohdentua niin että pandemiasta aiheutuvia vaikutuksia tilanteesta kärsiville aloille kuten ravintola alalle ja myös edistäisivät työllisyyttä kysyisin miten yritystukien jakoa aiotaan korjata oikeudenmukaisemmaksi
toivoisin että kun esimerkkejä käytetään on sitten kyse henkilöistä tai yrityksistä ei niin sanotusti maalitettaisi vaan keskusteltaisiin itse periaatteista ilmiöistä ei henkilöitäisi

arvoisa herra puhemies sanoin jo tuossa aikaisemmin että jokainen tässä salissa tietää sen että ei yksikään ministeri lähde kommentoimaan yksittäistapauksia oli sitten kyseessä yrityspuoli tai sosiaalipuoli enkä minäkään aivan kuten puhemies tuossa äsken sanoi

ei tukea annettaisi yritykselle jolla on sanotaanko termillä kassa kunnossa olisi aika outoa tilanteessa jossa kuitenkin business finlandin ja elyn perustehtävä on kehittäminen yritysten kehittäminen ei voi olla niin että tukea annetaan vain yrityksille joitten kassa on nolla kyllä siellä on yrityksiäkin jotka ovat hyvässä kunnossa ja jotka haluavat tehdä kehittämistyötä me emme tule ylös tästä kriisistä millään muulla kuin kehittyvillä yrityksillä mutta meidän pitää kannatella niitä yrityksiä tämän

ärade talman ensinnäkin taudin taltuttaminen on suomessa onnistunut poikkeuksellisen hyvin siitä kiitos hallitukselle mutta mitä näihin tukiin tulee niin me valitsimme sen joka oli nopeasti saatavilla on ihan selvä että business finland ei ole ideaalinen tuki kun halutaan vahvistaa käyttöpääomaa se on harkinnanvarainen kehittämiseen projekteihin kohdistuva tuki ja nyt on tietenkin selvää että harkinta ei aina ole ollut optimaalista mutta ei se alvien palauttaminenkaan mitenkään ideaalinen ratkaisu ole se menee kaikille ja jos siitä tehdään harkinnanvaraista niin sitten se enää helppo eikä ole enää nopea yritystuet ovat ongelmallisia ja siksi meidän pitää päästä nopeasti tästä tilanteesta pois siksi on myöskin hyvä että on perustettu hetemäen johdolla työryhmä joka nyt pohtii exit strategiaa ravintolat ovat koko tässä sotkussa nyt kärsineet eniten saatiin kuulla että heille on tulossa suoraa tukea sadanviidenkymmenen miljoonan verran voisitteko kertoa miten tämä tuki rakennetaan miten miten tämä maksu

arvoisa herra puhemies edustaja adlercreutz nostaa asian esille joka on täällä eduskunnassa yhteisesti talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan mietinnöissä todettu silloin kun nämä ravintola alan rajoitukset tehtiin että tämä on ravintola alalle kohtuullisesti korvattava etsittävä siihen keinot työ ja elinkeinoministeriössä olemme lähteneet niitä heti etsimään ja valmistelemaan tätä kokonaisuutta olen käynyt ministeriössä läpi näitä malleja ja tämä on hallituksen pöydällä parasta aikaa ja etsimme yhteistä ratkaisua mikä on se varmin tapa joka myös varmistaa sen että tuki menee oikeaan paikkaan eli niille jotka ovat kärsineet tästä sulkemisesta sitten toisekseen minusta on myös hyvä pitää mielessä että näiden tukien pitää myös vahvistaa sitä sitä että me työllistämme ravintola ala on matalapalkkaisten työntekijöiden ala ja olemme nähneet että kaikkialla tämä pandemia ja kriisi on kaikkein eniten kurittanut niitä

arvoisa puhemies on tosiaankin ehkä hyväkin että maalittamislaki on tulossa voimaan koska vasemmistoliiton kansanedustaja jopa maalittaa täällä yrityksiä business finlandin johtaja kertoi että kaikki päätökset on tehty ohjeiden mukaan kysynkin elinkeinoministeri teiltä mitä ohjeita on annettu kun teidän täällä esittämiänne kriteereitä ei noudateta

kerroitte täällä että vain terveet yritykset ja koronakriisissä kärsivät yritykset pelastetaan mutta ohjeistatte alaisianne eri tavalla

arvoisa herra puhemies business finlandin toimijat eivät ole sinällänsä minun alaisiani business finlandilla on oma sisäinen ohjeistus se lähtökohta on että terveet yritykset pelastetaan se on se tahtotila jota on haettu mutta nyt edelleen korostan sitä kun tässä nyt kovasti haetaan business finlandia ja elyjä tikun nokkaan varmasti on tullut virheitä varmasti mutta sanoin joskus alkuun että nyt ensinnä tulee palokunta ja tulkoon tuomioistuin sen jälkeen nyt tämä tuomioistuin on on tullut yllättävän äkkiä mutta minä olen sitä mieltä että jos talo on tulessa niin parempi on käyttää olemassa olevia hanoja kuin ruveta tekemään uutta putkistoa ja tämä bf on se voimassaoleva hana

arvoisa puhemies etenkin kun on kyse näin vakavasta kriisistä niin tietenkin me kaikki toivoisimme että maan hallitus tällaisella hetkellä onnistuu vastuullisena oppositiona olemme kantaneet huolta siitä että on ilmennyt useita varautumiseen ja johtamiseen liittyviä puutteita helsinki vantaan lentokenttä suojavarusteiden riittämättömyys huoltovarmuuskeskuksen pieleen menneet kaupat eun yhteiset hankinnat joista suomi jäi ainoana pois ja nyt nämä yritystuet ministeri lintilä business finlandin tukien kriteerit ovat olleet teillä tiedossa alusta alkaen ja olemme kantaneet niistä huolta jo alusta alkaen ja te ministeri lintilä olette nyt käynnistäneet tarkastuksen business finlandin toiminnasta haluaisin kysyä näettekö syytä tarkastuttaa myöskin omaa toimintaanne ja kuka tästä kaikesta kantaa vastuun
arvoisa herra puhemies kyllä minä tarkastelen omaa toimintaani päivittäin ja se että olen itseni kanssa sopusoinnussa vielä on toistaiseksi onnistunut mutta on laitettu tarkastus ja tarkastuksen loppuraportti pitäisi luovuttaa kuudes viidettä eli tämä tulee niin nopeasti huomasin että edustaja grahn laasonen oli laittanut aika hyvän tviitin että business finlandilla on hyvä laki mutta se ei sovi tähän aikaan olen samaa mieltä siitä

puhemies kysymys kouluruokailuun liittyen poikkeusolot rajoitukset ja eristäytyminen kotiin ovat aiheuttaneet monissa perheissä joissa on koululaisia uudenlaisen tilanteen etänä suoritettava koulunkäynti sujuu monissa perheissä kohtalaisen hyvin mutta on paljon perheitä joissa haasteita on myös paljon yksi keskeisimmistä nyt kun työttömyys ja lomautuksetkin ovat lisääntyneet on perheiden taloudellinen tilanne ja sitä kautta mahdollisuus riittävän ja ravitsevan ravinnon tarjoamiseen koululaisille monipuolinen ja laadukas ravinto on erittäin tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä kouluruokailu on lapsen oikeus ja perheet suomessa arvostavat tätä nyt kunnissa ja kaupungeissa on kuitenkin hyvin monenlaisia tapoja hoitaa tätä yhtä perusasiaa osa kunnista on järjestänyt asian hyvin osassa siinä on vielä parantamisen varaa kysyn ministeri anderssonilta onko opetusministeriö ohjeistanut kuntia riittävän selvästi siitä että koululaisilla on oikeus kouluruokaan tässäkin poikkeustilanteessa ja miten ruuan jakelu tulee järjestää
arvoisa puhemies kysyjä kiinnittää huomiota äärimmäisen tärkeään asiaan maksuttomalla kouluruualla on valtavan suuri merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja se on myöskin meidän suomalaisen hyvinvointivaltion kulmakiviä voimassa olevan rajoitusasetuksen mukaisesti kuntien pitää järjestää kouluruokailua kaikille oppilaille jotka osallistuvat lähiopetukseen ja sen lisäksi pitää järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokaa siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin on olosuhteisiin nähden mahdollista ja tämä on ollut linja koko ajan noin puolet kunnista tällä hetkellä järjestää kouluruokailua kaikille halukkaille oppilaille ja ja sen lisäksi noin neljännes kunnista tämän päälle siis järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille tarveperustaisesti nyt antanut itse voimakkaan suosituksen siitä että kaikissa kunnissa pitää nyt saada tämä kouluruokajakelu käyntiin niin että kaikissa kunnissa on tehty vähintään tämmöinen tarvekartoitus missä on kysytty ketkä kaikki tarvitsevat ja haluavat kouluruokaa ja sitten pyrittäisiin heille se myöskin järjestämään

puhemies koronakriisin hoidossa tarvitaan kaikkien suomalaisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä esimerkiksi testaamisessa suojavarusteiden hankinnassa ja tehohoidon välineiden hankinnassa ja valmistuksessa tarvitaan julkisen ja yksityisen tiivistä yhteistyötä tässä maskinhankinnassa on ollut onnenonkijoitakin liikkeellä mutta ennen kaikkea rehellisiä suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä jotka ovat vastanneet esimerkiksi tasavallan presidentin vetoomukseen elinkeinoelämälle elinkeinoelämä on vastannut huutoon mutta tilauksia ei ole tullut kysyisin vastaavalta ministeriltä tarvitaanko elinkeinoelämän ponnisteluja suojavarusteiden ja hengityskoneiden hankkimiseksi ja valmistamiseksi vai ovatko nämä asiat jo järjestyksessä

arvoisa puhemies edustaja sipilä nosti esiin kysymyksen

valmistajista ja siitä miten näitä maskeja saadaan liikenteeseen ja niitä tilauksia tehtyä sosiaali ja terveysministeriö vastaa siitä että että he tilaavat niitä määriä eriä mitä on nyt tässä pandemiatilanteessa ryhdytty huoltovarmuuskeskuksen kautta kanavoimaan eli huoltovarmuuskeskus on sitten ollut se hankkija joka on niitä hankkinut niitä kanavia käyttäen jotka ovat olleet markkinoilla käytettävissä

on sairaanhoitopiireissä kunnissa siellä missä ovat palveluidentuottajat ja nämä hankintatahot ovat koko ajan käytössä myös nyt on päätetty että tätä koordinoidaan paremmin eli tämä pandemia on opettanut sen että valtakunnasta on puuttunut sosiaali ja terveydenhuollon

edustaja kiuru sanoi että varmaan pinnaa kiristää ja tiedättekö että oppositiossa ja kansassa pinnaa kiristää te käytätte koko kansan päätösvaltaa te käytätte verovaroja jokaiseen että en tiedä en muista se on muutettu myöhemmin tai aiomme tarkastella asiaa tarkastelen jopa itse itseäni toteaa ministeri lintilä mutta johtopäätöstä en kuullut muuta kuin että olen olen tyytyväinen itseeni totesitte noin kuukausi sitten näistä yritystuista että tarvitaan nyt palokuntaa tulkoon tuomioistuin myöhemmin no palokunta jäi matkalle ja rahaa ei ole tuskin tilillä kun poliisi on jo paikalla en voi käsittää tätä että kukaan ei ota vastuuta ei kerro meille milloin näihin tulee muutoksia täältä hallituspuolueiden kansanedustajat tekevät ehdotuksia että voisitteko muuttaa asetusta voitteko tehdä sitä ja tätä minkä takia te te ette ole tehnyt niin minkä takia te fuulaatte nyt ihmisiä ja katsojia en voi ymmärtää tätä kysyn teiltä ministeri lintilä kun otitte tietoisen riskin että poliisi ja tuomioistuin sitten tulevat aikanaan niin aiotteko korvata viime kädessä vaikka omista varoistanne nämä menetetyt rahat

arvoisa puhemies eiköhän tässä jokainen ole ottanut vastuuta paikallansa ja näin se menee te teette sitä oppositiossa me me teemme sitä hallituksessa sanoitte ettette ole saanut selviä vastauksia olen erittäin pahoillani jos joku vastaukseni on jäänyt teille epäselväksi selvennän kyllä niitä mielelläni tuolla käytävällä myöhemmin te olette sanonut että ei ole saatu mitään aikaiseksi että palokunta tuli mutta mitään ei tapahtunut katsoin tuossa että hakemuksia on tullut kolmekymmentäkahdeksantuhatta ja olemme päätöksiä antaneet tällä hetkellä business finland ja ely antaneet tuollaisen yksitoistatuhatta niin että kyllä aika paljon on tapahtunut ja nyt täytyy muistaa myös se mitä sanoin että niitä pieniä avustuksia kymppitonnin avustuksia on kuitenkin se suurin osa esimerkiksi business finlandin noista kuudestatuhannestasadasta noin neljätuhatta on niitä avustuksia eli ehkä kannattaisi kuunnella myös niitä pienempiä yrittäjiä

arvoisa puhemies suojavarusteiden riittämättömyys on ollut todellinen murheenkryyni kansainvälisten hankintojen lisäksi on todellakin korvaamattoman tärkeää että suomalaiset yritykset ovat lähteneet tuottamaan näitä ja kiitokset siitä yrityksille suojavarusteiden riittävyys kytkeytyy myöskin sosiaali ja terveysministeriön ohjeistukseen joka on ollut valitettavan poukkoilevaa pahimpana päivänä annettiin kunnille kolme keskenään ristiriitaista ohjetta edelleen tilanne kentällä on riittämätön lääkärit ovat arvioineet että ainoastaan kuudessakymmenessäyhdeksässä prosentissa sairaaloista on riittävä määrä suojuksia kuntaliitto taas on arvioinut että kotihoidon käynneillä tarvittaisiin noin kolme miljoonaa maskia kuussa ja toinen mokoma hoivakodeissa rajoitusten purku voi merkitä myöskin laajempaa tarvetta suojuksille kansalaisten keskuudessa kuulimme että saksassa itävallassa ja muualla näihin suuntiin ollaan jo menossa että ihmiset varustautuvat nyt tehty riittävät toimet kv hankinnoissa kotimaisessa tuotannossa ja ministeriön ohjeistuksessa että voimme luottaa tilanteen korjautuvan ja suojusten riittävän emme voi viitata tässä ainoastaan huoltovarmuuskeskukseen vaan kyse on kokonaisuuden johtamisesta kysyn kuka sosiaali ja terveysministeriössä kantaa tästä kokonaisvastuun

puhemies puhemies ehkä tähän alkuun on hyvä myöskin todeta että sosiaali ja terveydenhuollon suojavarusteista ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta poikkeustilanteissa vastaa ministeri kiuru mutta totean tässä että että suojavarusteiden kulutus on todella tällä hetkellä erittäin kovaa ja kuten tässä edustaja totesi meidän on tällä hetkellä käytettävä kaikkia näitä hankintakanavia että me saamme suojavarusteita riittävästi suomeen ensisijaisesti sosiaali

käynnistyy nopeasti viimeisenä meidän selkänojana toimii huoltovarmuuskeskus josta ministeri haatainen juuri kertoi että se keskitetysti toimii näiden hankintojen eteen ja tekee töitä mutta kyllä viime kädessä sosiaali ja terveysministeriössä ministerit vastaavat niistä päätöksistä ja niistä ohjeista joita ministeriössä

arvoisa puhemies mediassa on keskusteltu paljon vapaaehtoisuuteen perustuvasta sovelluksesta jonka avulla voitaisiin selvittää kenen kanssa tartunnan saanut on ollut kontaktissa ennen sairastumistaan koronavirukseen

sekä parlamentaariset ryhmät että hallitus keskustelivat eilen siitä voisimmeko me saada uusia työkaluja käyttöön tähän tartuntojen jäljitystyöhön jossa on tarkoituksena haravoida laajasti niitä kontakteja jotka ovat olleet koronavirukseen sairastuneella ja sitä kautta saada hänen kontaktinsa kartoitettua niin että ihmiset saataisiin karanteeniin

tämä testaamisen ja jäljittämisen filosofia joka sitten johtaa tähän tartuntatautilain mukaiseen eristämiseen ja hoitamiseen on nimenomaan jo nykyistä tartuntatautilakia mutta siinä miten sitä voitaisiin uusilla välineillä parantaa tulee kysymykseen se voisimmeko me oppia myöskin muiden maiden kokemuksista eri puolilla maailmaa on nyt virinnyt ajattelua siitä että myöskin nämä nykydigiyhteiskunnan keinot voitaisiin ottaa käyttöön ja me valmistelemme nyt sosiaali ja terveysministeriössä sellaista sovellusta joka olisi täysin vapaaehtoinen käyttäjälle ja joka voisi tarjota ihmisille mahdollisuuksia löytää nämä

todellakin kuten ministeri kiuru tuossa sanoi useissa euroopan maissa on käynnistetty tällaisen sovelluksen kehittämistyö ja suomi on tässä eturintamassa luomassa kansallista ratkaisua joka voisi pienin muutoksin olla käytettävissä kaikkialla euroopassa maalittamisen sijaan uskallan ehkä mainostaa suomalaisia it yrityksiä jotka ovat oma aloitteisesti kansalaisaloitteina lähteneet tällaisia tällaisia vapaaehtoisuuteen tietosuojaan tietoturvaan perustuvia ratkaisuja etsimään se tarkoittaisi silloin sitä että kukaan ei antaisi ilman omaa vapaaehtoista suostumustaan mitään tietoja ulkopuolelle ennen kuin kohtaa terveysviranomaiset jolloin sitten voitaisiin jakaa sitä tietoa jos joku lähipiirissä oleva ihminen on lähiaikoina altistunut ja silloin saisimme ne oireettomat

arvoisa puhemies väärinkäytösten riski on ilmeinen myös silloin jos tukia hakee yritysrypäs jossa on useita samojen omistajien tai taustahenkilöiden yrityksiä yritykset voivat helposti laskuttaa toisiaan ja tuet menevät yrittäjien taskuihin ja taas ilman todellista kehityshanketta tuen saamisen edellytykseksi ei myöskään ole asetettu sitä etteivät yritykset maksa tältä vuodelta osinkoja kysynkin ministeri lintilältä mihin toimiin hallitus on ryhtynyt estääkseen tuen myöntämisen sellaisiin luonteeltaan näennäisiin kehityshankkeisiin joita yrittäjät tekevät toisilleen ja pistävät rahat omaan taskuunsa

että siinä ei ole aito hanke vaan se todetaan ristiinlaskuttamiseksi nämä ovat sellaisia jotka pitää saada sitten tarkastuksessa kiinni näitä varmasti sitten omalta osaltaan seuraa myös verottaja miten verottaja tulkitsee koska eiköhän jonkunnäköinen tiedonvaihto tule tapahtumaan myös siellä puolella

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että toisen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa asian käsittely alkaa tänään torstaina kahdeskymmeneskolmas neljättä kaksituhattakaksikymmentä kello seitsemäntoista viidessätoista pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina kahdeskymmeneskolmas neljättä kaksituhattakaksikymmentä kello kahdeksantoista viidenteentoista asiaan liittyvät äänestykset ovat perjantaina kahdeskymmenesneljäs siltä osin kuin toiseen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena